Arvoisa puhemies, Ingeborg Grässlen mietintö olisi pitänyt hyväksyä.

Ymmärrän hyvin, että petoksentorjuntaviraston riippumaton asema täytyy turvata. Mutta juuri siitä syystä parlamentin olisi pitänyt nyt rohkeasti avata mahdollisuus uusiin neuvotteluihin petoksentorjuntaviraston asemasta. Komissaari Dallin eroon johtaneet tapahtumat ja niiden tutkinta langettavat joka tapauksessa varjon viraston ylle, ja se jos mikä on vahingollista niin petoksentorjuntaviraston kuin koko Euroopan unionin kannalta.

Ja on todellakin hurskastelua, kuinka tässä talossa jaksetaan räyhätä Yhdysvaltain tekemisistä, mutta omaa pesää ei pidetä puhtaana.